toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia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

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä ehdotetaan ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaista rajoittamista eli se tarkoittaisi toukokuun loppuun saakka ravitsemisliikkeiden olisi lopetettava tuotteiden tarjoaminen asiakkaille ravitsemisliikkeiden tiloissa ulosmyynti olisi kuitenkin edelleen sallittua me tiedämme kaikki mikä tilanne tällä hetkellä suomessa on täällä on poikkeustilanne ja ja viime yönä on uudenmaan raja suljettu on todella tärkeää että nyt uudenmaan sisällä tehdään sellaisia rajoitustoimenpiteitä että estetään viruksen leviäminen myös täällä rajojen sisällä mutta myös samanaikaisesti koko suomessa on tehtävä toimenpiteitä sen takia myöskin tämä ravintoloiden sulkeminen on välttämätöntä jotta saadaan kokoontumiset ja viruksen leviäminen pysäytettyä tämä on samalla todella surullinen päivä siinä mielessä että tämä tarkoittaa monille ravintoloille merkittävää kuoliniskua tämä tulee tarkoittamaan heille merkittävää tulojen laskua ja kaikki ravintolat eivät pysty lähtemään siihen ulosmyyntiin niin ketterästi kuin voisi kuvitella ei se ei se ole helppoa se tarkoittaa näille yrittäjille elämäntilanteen muutosta mielenterveysongelmaa ja muuta mitä tämmöinen äkillinen yritystoiminnan lopettaminen tai väliaikainen keskeytys tarkoittaa se tarkoittaa myöskin monille työntekijöille työn menetystä ja tulojen tippumista tällä hetkellä suomessa on paljon paljon ihmisiä joiden toimeentulo on uhattuna ja jotka ovat erittäin hankalassa tilanteessa mukana on kaikenlaisia on lapsiperheitä on yksinhuoltajia ja yksittäisiä ihmisiä tämän esityksen ulkopuolelle tulee jäämään työpaikkaravintolat sellaiset ei voi tulla ulkopuolelta syömään ja on tietenkin sillä tavalla perusteltua esimerkiksi sairaaloissa että pystytään ruokaa edelleen tarjoamaan työntekijöille niissä kohteissa missä missä ihmiset tekevät kriittisillä aloilla töitä on kuitenkin tärkeää sielläkin ja joka paikassa missä tätä työpaikkaruokailua tarjotaan että kiinnitetään erityinen huomio hygieniatasoon että jos on buffettyyppistä niin niin on desinfiointiaineita ja ja mielellään vielä eri ottimia eri eri henkilöille ja pidetään turvavälit myös siellä ravintoloissa kun tämä esitys nyt täällä on toisessa käsittelyssä ollut niin tämähän olisi mahdollista saada jo tänään voimaan niin että olisi lainvoima myöskin että mikään ravintola ei voisi sitten olla auki ensi yönä jos valtioneuvosto nyt antaa tänään asetuksen jolla tämä saatetaan voimaan kun meillä on täällä pääministeri marin paikalla niin voisinkin samalla sitten kysyä aikooko hallitus valtioneuvosto nyt tehdä tämän tänään tänään niin että se on sitten sitova joka puolella suomea ja tämä saadaan oikeasti käytäntöön nyt heti eikä suosituksena

puhemies tuskin kukaan kaipaa semmoista menoa takaisin mitä nähtiin vielä jokin aika sitten pohjoisen matkailukeskuksissa piitattu annetuista ohjeista ja varomääräyksistä tuon taivaallista onneksi kuitenkin kriisitietoisuus on reilusti parantanut kaikista härskeintähän tuossa asetelmassa oli se että osa niistä pohjoisen menomestalle rynnänneistä ihmisistä tuli suoraan etelän aurinkorannoilta riskialueilta minun oma yrityskummini utsjoelta otti yhteyttä ja kuvaili mikä siellä on tällä hetkellä tilanne norjan raja on mennyt kiinni kaikki turistit ovat lähteneet sieltä paikalle ovat ison kunnan alueelle paikalliset asukkaat kaiken kaikkiaan tuhat ihmistä ei ole havaittuja tartuntoja ja seuraavaan kuntakeskukseen on matkaa reilusti yli sata kilometriä kun ainoa baari tai ruokapaikka laitetaan kiinni niin kuitenkin ne samat ihmiset käyvät tien toisella puolella olevassa ruokakaupassa jossa ne kontaktit ovat vähintään yhtä läheisiä kuin ne olisivat tässä ravitsemispaikassa talousvaliokunta on omassa mietinnössään kyllä pohtinut tätä alueellisen rajauksen mahdollisuutta ihan asiallisesti ja toivon kyllä että ne jotka valmistelevat tätä soveltamisasetusta siitä päättävät ottaisivat nämä viitteet tosissaan huomioon kun ajatellaan että nämä pienet yritykset ovat kuitenkin tärkeitä myös niille suurille matkailuyrityksille matkailutoimintahan on hyvin laajasti verkostoitunut ja sitten on vielä hyvin pitkä alihankintaketju niin jos ne ruohonjuuritason pienet yritykset kuolevat tässä rytäkässä niin sen kuopan paikkaaminen on kyllä äärimmäisen

yritämme rajoittaa koronaviruksen se on hyvä ja ja kannatettava toimenpide ja toivottavasti se antaa myös myös hyvän hyvän tuen näille muille keinoille mitä käytämme on kuitenkin myös muistettava että tämä on kova isku koko ravitsemusalalle

arvoisa puhemies vaikeina aikoina tarvitaan myös joustavaa lainsäädäntötyötä tässä tämän asian käsittelyssä tehtiin ripeästi töitä ja toivottiin että se olisi jo täksi viikonlopuksi ehtinyt voimaan kuitenkin perustuslakivaliokunta edellytti muun muassa teknisen muutoksen siitä että etenkin kun ruvetaan purkamaan ravintoloiden sulkemista niin voidaan katsoa alueellista tilannetta tahtotila oli yhteinen saadun tiedon perusteella on perusteltua sulkea ravintolat koko maassa ja tästä ei ollut mitään epäselvyyttä sen sijaan lehdistössä jossain vaiheessa prosessia valitettavasti ennen kuin koko mietintöä oli hyväksytty syntyi tällainen väärinkäsitys että tässä oltaisiin haluttu enemmänkin tarkastella tätä alueellista aukioloaikaa mutta tosiaan tehtiin tiukassa aikataulussa töitä mietintöä kirjoitettiin samalla kun sitä käsiteltiin nyt kun myös tämä uudenmaan aikataulu saatiin hienosti hallituksen ja eduskunnan yhteistyöllä ja perustuslakivaliokunnan puntaroinnin kautta kuitenkin vielä tehtyä ja nämä tarvittavat muutoksetkin voimaan siten että siellä oli jo betoniporsaitakin valmiina ja heti saatiin sulut kiinni niin tietysti vielä voisi kysyä koska varmasti kaikki haluavat venyä ja joustaa tällaisessa tilanteessa kun tiedetään että epidemiatilanne on on edennyt onko mahdollista että saataisiin mahdollisesti myös tällainen tekninen asetus vielä vielä käsiteltyä niin että saataisiin saataisiin tämä päätös voimaan tämä on totta kai kova isku pienille yrittäjille ja ja isommillekin yrittäjille ja sen takia nyt on on sovittu myös että tässä tullaan niin kuin perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan myös sitten etsimään niitä keinoja joilla voidaan osittain tukea tässä vaikeassa tilanteessa valitettavasti pienet pienet yrittäjät ja isot yrittäjät joutuvat ihan saman tilanteen eteen käytiin myös pohdintaa siitä voiko jollain tavalla neliömääräisesti rajoittaa asiakaskuntaa mutta se ei ole ehkä perusteltua tässä tilanteessa jossa pyritään välttämään sosiaalisia ja fyysisiä kontakteja koska kuitenkin ravintolan perimmäinen tarkoitus on se että kootaan ihmisiä yhteen ja siellä vietetään aikaa nyt tällainen ei ole suositeltavaa koska virusepidemia etenee euroopassa ja suomessa ja ja pidettiin tarpeellisena että toteutettaisiin se tällä tavalla myös maran matkailu ja ravintola alan omassa lausunnossa kiiteltiin kuitenkin sitä että tässä on tämä take away mahdollisuus ja myös henkilöstöravintolat voidaan pitää auki nyt nyt sitten ne pidetäänkin ja jos jos tarve vaatii jos on kriittisiä aloja jotka tarvitsevat ruokaa niin toki se turvataan sielläkin pitää sitten toteuttaa toki samoja varotoimenpiteitä ei varmaan ole tarkoituksenmukaista että olisi esimerkiksi joku buffettarjoilu mutta se se osataan ratkaista sitten jatkokäsittelyssä aivan kuten monessa muussakin ravintolassa siirrytty tämmöiseen yksittäistarjoiluun ja muihin ratkaisuihin joita tämä epidemia nyt vaatii helpotuksia on tehty mutta on kuitenkin välttämätöntä että todellakin hillitsemme nopeasti epidemian etenemistä tilanne on vielä kohtuullisen hyvä jos näin voi sanoa jossain päin suomea epidemian osalta joten kannattaa varmasti nyt etupainotteisesti myös pitää se tilanne sellaisena eikä ottaa turhia riskejä tässähän ei tarvitse kuin muutaman pisteen joissa vaikka ravintolan baarin karaoken kautta lähtisi tartuntaketju leviämään ja sillä olisi iso merkitys myös myös suomen epidemiatilanteeseen riskejä ei tietenkään haluta nyt ottaa eilen saatiin kuulla tutkijoiden uudesta arviosta jossa oli aika iso vaihteluväli tapausten välillä maksimin ja minimin välillä ja thln arvio osui sinne alakanttiin tutkijat todellakin varoittivat että nyt seuraavan viikon aikana tullaan ratkaisemaan meidän työllämme ja toki jokaisen omalla käyttäytymisellä se kestävätkö meidän tehohoitopaikat ja on myös vaarana että ne jo lähiviikkoinakin saattavat tulla täyteen toki tähän voimme nyt kaikki vaikuttaa sen takia on todella tärkeää tehdä ennakoivasti näitä toimenpiteitä ja tehdä joustavaa lainsäädäntötyötä niin että saadaan kaikki voimaan mahdollisimman pian ja nyt sitten seuraavaksi kääntää katseet sinne uudenmaan suuntaan ja pohtia miten saadaan epidemia pysäytettyä uudellamaalla

arvoisa puhemies me olemme tässä nyt päivästä päivään tehneet historiallisen suuria ja poikkeuksellisia päätöksiä viime yönä uudenmaan suljettiin liikenteeltä ja uusimaa eristettiin muusta suomesta vai eristettiinkö muu suomi uudestamaasta makuasia riippuu kuinka sitä katsotaan olennaista on se että nämä liikkumisrajoitukset ovat tulleet voimaan meillä on vakiintunut keskusteluun jo tämmöinen käsite kuin koronalinko ehkä uusimaa sinänsä ei ole varsinainen koronalinko mutta nämä rajoitukset ovat sikäli olleet välttämättömiä että nyt pyritään ehkäisemään sitä että koronavirustartunnat eivät leviäisi täältä niin jyrkässä nopeudessa muualle suomeen kuin tapahtui ja toisaalta halutaan suojella muualla suomessa terveydenhoitokapasiteettia että uusmaalaiset eivät sitä täytä mikä on ihan perusteltua mutta jos me puhumme koronalingoista niin kyllä tämä kansainvälinen keskustelu jo sen kertoo että anniskelupaikat baarit ravintolat kahvilat yökerhot ovat olleet näitä koronalinkoja aivan aidolla tavalla myöskin on saanut tartuntoja muun muassa näistä alppikylissä olleista baareista siitä on meillä jo evidenssiä olemassa ja siinä suhteessa tämä päätös että me nyt kautta linjan suljemme ravintolat anniskelupaikat ja yökerhot baarit on täysin perusteltu kysymys on kuitenkin paikoista joissa ollaan pidempään yhdessä ja joissa tämä pisaratartunnan mahdollisuus on moninkertainen verrattuna muuhun kanssakäymiseen tässä edustaja edustaja mustajärvi viittasi muun muassa kaupassakäyntiin siihen että se on rinnasteinen se ei ole rinnasteinen kaupassa ollaan lyhytaikaisesti keskitytään muuhun kuin ihmisten kanssa seurusteluun ja keskinäiseen kanssakäymiseen siellä voidaan etäisyyksiä pitää aivan rauhassa mutta silloin kun ollaan ravintoloissa baareissa yökerhoissa ja muualla niin siinä on ihmisten tarkoitus toistensa kanssa kommunikoida tämä vuorovaikutus fyysinen vuorovaikutus on juuri se jota halutaan välttää ja siinä suhteessa tämä päätös on mitä perustelluin on ymmärrettävä se että tässä on tosi iso merkittävä liiketoimi yli viisi miljardia euroa liikevaihto viisikymmentätuhatta työntekijää kymmenentuhatta yrittäjää tämä on nyt mittavan luokan muutos suomeen luonnollisesti meidän täytyy monilla tavoilla yrittää tulla yrittäjiä ja työntekijöitä vastaan tässä tilanteessa se on selvä mutta tämä päätös on raju tässä suhteessa koko tälle elinkeinohaaralle mutta myöskin kaikille suomalaisille koska tämä on tietysti menetys joka tunnetaan joka joka solussa joka paikassa joka kirkonkylässä tässä suhteessa ollaan isossa asiassa kiinni edustaja holopainen tässä viittasi siihen että meillä arviot vaihtelevat siitä mikä tässä mahdollisesti on tämä riskin suuruus valtakunnassa kuinka nopeasti tämä koronavirusepidemia laajenee suomessa kun pääministeri on haluan nyt tässä yhteydessä kiittää näistä vahvoista toimista joita on tehty sen takia näitä on vaikea arvioida koska me olemme tehneet ennaltaehkäiseviä toimia tietenkin meidän lähtökohtamme on se että ne hillitsisivät mahdollisimman pitkälle tämän epidemian leviämistä ja siinä mielessä voi vielä esittää toiveen siitä että alhaisimmat arviot toteutuisivat ainakin me olemme tehneet parhaamme ja yksi parhaamme tekeminen on juuri se mitä me tässä nyt teemme laitamme nämä nyt käytän vähän kovaa termiä koronalingot kiinni ennen kaikkea nämä ravintolat anniskelupaikat ja yökerhot joista selvästi on evidenssiä että niistä korona on levinnyt vahvasti

arvoisa puhemies näin se on että tekemisen puutteesta ei tätä hallitusta kyllä voi syyttää hallitus on pääministeri marinin johdolla toiminut hyvin määrätietoisesti jämäkästi ja kriisitietoisesti kaikki nämä toimet jotka on nyt laitettu täytäntöön ovat olleet välttämättömiä ja on erittäin hienoa nähdä että vielä lisää on tulossa on täysin ymmärrettävää että nyt monet yritykset kokevat tuskaa siitä miltä tulevaisuus näyttää nyt se eilen yhteisesti täällä päätetty lisäbudjetti jonka hallitus tänne toi päätettäväksi miljardi euroa se on historiallisen mittava nimenomaan kuvaa tätä kriisin laajuutta ja tietoisuutta siitä hallitus on hereillä olen ymmärtänyt että ensi viikolla tänne ollaan tuomassa vielä asetusta joka mahdollistaisi ely keskusten mukaan ottamisen tähän niin että ne pienet yritykset työntekijää eivät jäisi tässä kriisissä yksin kun pääministeri on täällä paikalla

ehkä itse olisin suositellut että lepäätte tänään mutta tiedän miten tunnollinen ihminen olette ja siksi täällä nyt tänäänkin istutte niin ehkä voisitte kertoa tarkemmin siitä mitä suunnitelmia hallituksella on vaikka nyt tänään käsittelemme tässä tätä tätä yhtä asetusta vielä totean että kiitoksia on tullut ihan valtavasti tavallisilta ihmisiltä ihmiset ottavat yhteyttä sähköpostitse puhelimitse itse vietin eilen reilun tunnin puhelimessa soittaen takaisin ihmisille jotka olivat soittopyynnön jättäneet esittäneet kysymyksiä mutta ennen kaikkea kiitoksia sanoneet että meillä on hyvä hallitus hallitus joka on uskaltanut ottaa hyvin mittavat hyvin jykevät toimet käyttöön mutta tässä kriisissä ne ovat olleet

arvoisa herra puhemies kun eilen suljettiin rajat ja tänään näillä näkymin ravintolat näillä päätöksillä niin kyllähän tämä vaikea hetki on isku on todella kova yrittäjille toissa iltana soitti eräs ravintolayrittäjä juuri itki keittiönpöydän ääressä että mitä hän tulee tekemään kun jo pelkät suositukset tiputtivat yhdeksänkymmentä prosenttia myynneistä

tuloilla ravintolat eivät pyöri mutta tämä nyt on välttämätöntä tehdä ja toivottavasti se tehdään niin nopeasti kuin mahdollista valiokunta on mietinnössään laittanut lausumia mukaan ja eivät nekään ole millään tavalla helppoja toteuttaa täällä mainitaan esimerkiksi että hallituksen tulee viipymättä ryhtyä toimiin joilla tarvittaessa tuetaan ravintolayrittäjien toimeentuloa poikkeustilan ja sen purkamisen aikana ja samalla pitää huolehtia kilpailutilanteen reiluudesta ja niin edelleen mutta tämä asiahan ei koske ainoastaan ravintolayrittäjiä kahvilayrittäjiä pubinpitäjiä vaan tämä koskee kaikkia yrittäjiä tässä maassa kampaamoja hierojia kauppoja yhtäkkiä tulot tippuvat ja silloin pitää reagoida voisin sanoa että hallitus on oikeastaan mahdottoman tehtävän edessä kun se joutuu vastaamaan näihin kaikkiin toiveisiin niin yrittäjien kuin palkansaajien mutta ainoa onni siinä on se että eduskunnassa hallitus ja oppositio on yhtenäinen jotta pystymme hakemaan näitä ratkaisuja joilla näihin kipeisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan voisin kysyä jos täällä on perustuslakivaliokunnan jäseniä läsnä että kun heidän lausunnossaan todettiin tästä alueellisesta soveltamisalasta että annetaan mahdollisuus lähteä purkamaan näitä rajoittamisia jossain vaiheessa jos näyttää siltä että tauti ei ole levinnyt tai on helpompaa että yhtäkkiä joltakin alueelta suomessa lähdetään näitä purkamaan niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa jo aiemmin kun puhuttiin näistä uudenmaan rajauksista mietittiin mikä on alue onko se maakunta vai kunta joten kuka sitten lähtee rajaamaan sitä kun rajoituksia lähdetään purkamaan että onko se kunnittain alueittain

arvoisa puhemies tahdon kiittää hallitusta laista majoitus ja ravitsemustoiminnan väliaikaiseksi muuttamiseksi niin että viimeisetkin koronalingot pysähtyvät ympäri suomea kun ihmiset eivät kokoonnu baareihin ja kuppiloihin anniskelemaan esitys tuli valitettavasti myöhässä kuten hallituksen muutkin toimet ja varautuminen tähän mennessä mutta näitä kaikkia suojaustoimia olemme luonnollisesti valmiita tukemaan kunhan niitä vain saadaan käsittelyyn toissa viikonloppuna useat yökerhot pyörivät vielä täysillä ja suosituksista huolimatta myös eilen on ollut baareja auki kuten saimme lukea tänään esimerkiksi iltalehden raportaasista edes kriisin keskellä ei voi tukeutua pelkästään suosituksiin sillä kaikki eivät niitä noudata kiitokset kuitenkin suurimmalle osalle alan yrityksistä jotka ovat toimineet oikein ja ovat olleet mukana suojaustoimenpiteissä ottaen vastaan valtavia iskuja talouteensa on kuitenkin niin että jos valtio puuttuu elinkeinojen harjoittamiseen niin että yrittäjiltä lähtee asiakkaat on aivan välttämätöntä että hallitus esittää riittävät tukitoimet iso osa yrityksistä on kuitenkin jo ennakkoon vapaaehtoisesti ottanut iskut vastaan ja monissa yrittäjäperheissä eletään epävarmoja aikoja kun toimeentulo on rakennettu oman yrittämisen varaan hallitus on esitellyt ensimmäiset tukitoimensa mutta kuten olemme yrittäjäkentältä kuulleet ne eivät valitettavasti ole vielä riittäviä kaksi päivää sitten aalto yliopiston aalto yliopiston tutkimusryhmä vesa puttosen johdolla laati raportin yritysten selviytymisestä poikkeusoloissa ja se on rajua luettavaa arvoisa puhemies sen mukaan kolmekymmentäyhdeksän viiva viisikymmentä prosenttia ravitsemus ja matkailutoimialojen yrityksistä voi ajautua maksuvaikeuksiin jo kuukaudessa ilman ulkopuolista tukea puolestaan kahdeksankymmentäviisi viiva yhdeksänkymmentä prosenttia yrityksistä ei selviäisi

ilman tukea tilanteesta jossa toimialojen jonkinasteinen sulku kestäisi puoli vuotta tämän jos jonkin pitäisi herättää hallituksen ja aivan meidät kaikki näin ollen kun pohditte uusia toimia on ne suhteutettava tämän kokoluokan romahdukseen muuten yrittäjien lisäksi meillä romahtavat myös työpaikat valtavalta määrältä työntekijöitä me olemme valmiita tukemaan teitä kovissa ja kalliissa toimissa yrittäjien tukemiseksi toinen vaihtoehto tulisi suomelle tulevaisuudessa vielä kalliimmaksi

arvoisa herra puhemies olen itse kuluneiden kahden viikon aikana saanut ympäri suomea hyvin huolestuneita ja epätoivoisiakin yhteydenottoja matkailu ja ravintola alan yrittäjiltä ja työntekijöiltä erityisesti kuten varmasti hyvin moni muukin tässä salissa sulkumääräyksessähän ei ole kyse mistään normaalista liiketoiminnan riskistä vaan liiketoimintakiellosta jonka valtio tässä tapauksessa määrää pienet vuokranalennukset eivät valitettavasti yrittäjiä juurikaan lohduta kuten äskeisestä edellisestä puheenvuorosta jo kuultiin tukitoimia alalle siis on esitetty mutta nämä tukitoimet eivät missään nimessä vielä riitä hallituksen tulisi korvata tappiot täysimääräisesti yrittäjille kokoomus on esittänyt niin sanottua koronatukea joka voisi perustua esimerkiksi edellisen kuuden viiva kahdentoista kuukauden myyntikatteeseen kysyisin pääministeriltä millaisia

rajat uudenmaan ja muun suomen välillä suljettiin tai liikkumista voimakkaasti rajoitettiin ja ja tänään on sitten seuraava iso askel ravitsemusliikkeitä kiinni asiakkailta siellä perustuslakivaliokunnassa olemme tehneet hyvin tiiviitä pitkiä päiviä ja tämänkin asian suhteen pohdimme sekä välttämättömyysnäkökulmaa että oikeasuhtaisuutta ja molemmissa näissä kulmakivissä päädyimme siihen että tämäkin rajoitus tämänkin esityksen eteenpäinvieminen on välttämätöntä nimenomaan sen vuoksi että koronavirus etenee poikkeuksellisen nopeasti leviää niin euroopassa kuin suomessakin ja sen suhteen tämä toimenpide viruksen leviämisen estämiseksi voimakkaaksi rajoittamiseksi on välttämätön mutta kuitenkin niin kuin kirjasimme tänne lausuntoon käytettävissä olevan viruksen leviämistä koskevan tiedon valossa ehdotetun sääntelyn soveltamisalaa on kuitenkin perustuslakivaliokunnan mielestä voitava rajata alueellisesti ja ajallisesti

alueellisen soveltamisalan rajaus on mahdollista esimerkiksi valtioneuvoston asetuksella jossa tarvittaessa harkinnan mukaan voisi tarkemmin määrittää mikä on se alue alue voi olla hyvin erikokoinen osa suomea tai jotakin maakuntaa tai niin edelleen sitten kun tätä oikeasuhtaisuutta mietimme niin siinä tuli tietysti tämä kysymys kipeä kipeä kysymys että mitä tapahtuu yrittäjille yrittäjille ravintoloitsijoille ja ja tämä koskee todella isoa joukkoa toimijoita merkitystä on nimenomaan sillä millaisia mahdollisuuksia elinkeinonharjoittajilla on sopeuttaa toimintaansa nyt tällaisen äkillisen lainsäädäntömuutoksen edessä tässä perustuslakivaliokunta oli varsin yksimielinen ja myös asiantuntijat eli ottaen huomioon nyt ehdotetun sääntelyn poikkeuksellisen huomattavat vaikutukset ja vaikutusten äkillisyys perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä että lailla säädetään sekä kolmannen a pykälän mukaisen kiellon aiheuttamien menetysten kohtuullisesta kompensoimisesta että vaikutuksia lieventävistä järjestelyistä elinkeinonharjoittajille minä kysyisinkin nyt

on täällä läsnä kuinka laajalti ja napakasti olette viemässä eteenpäin näitä toimia näitten menetysten kohtuullistamiseksi tai vaikutusten lieventämiseksi ja ja oletteko miettineet selkeitä ohjeistuksia elinkeinonharjoittajille siitä mistä näitä tukia ja apuja voi saada koska sellaisia kyselyjä tulee aivan jatkuvasti toisaalta haluaisin tässä samalla kun on sanoisinko iso myötätunto ja sydän sydän syrjällään elinkeinonharjoittajia ajatellessa vedota myös siihen että vaikka tilanne nyt on tukala niin he myös tarttuisivat puhelimeen ja esimerkiksi niille vuokranantajille rohkeasti soittaisivat ja pyytäisivät sitä vuokranalennusta tuntuvaa tai olisiko mahdollista esimerkiksi muutaman kuukauden vuokravapaa antaa näille elinkeinonharjoittajille tässä vetoaisinkin vuokranantajiin että jos vain suinkin mahdollista niin se auttava käsi ojennettaisiin tässä vaiheessa elinkeinonharjoittajille sitten toisaalta vetoaisin myös meihin kaikkiin kansalaisiin joille se suinkin on mahdollista että me hyödyntäisimme sitä että voisimme tilata niitä aterioita tai jotakin muuta mitä nämä elinkeinonharjoittajat ovat tuottaneet siellä ravintoloissa näitä take away palveluja ja niillekin lähialueiden

kahviloiden pitäjille jotka eivät ole pystyneet sellaista toimintaa nopeasti pystyyn laittamaan ehkä voisimme pirauttaa puhelimella ja rohkaista heitä ja kysyä onko mahdollista tilata jotakin onko mahdollista hankkia jotakin ehkä kerran muutaman kerran viikossa ja olisiko meidän lähipiirissämme esimerkiksi sellaisia ikäihmisiä tai perheitä joille voisimme omalta osaltamme olla välittämässä esimerkiksi joitakin ruoka annoksia tiedän että meidän eduskuntaryhmässämme tällainen toiminta on jo aloitettu muutamaankin kertaan sieltä on

viety ja puhelin on soinut tuttavapiiristä eteenpäin että onko mahdollisuus ja halua tämäntyyppiseen toimintaan mutta kaiken kaikkiaan sanoisin että että me olemme suomessa nyt hyvin poikkeuksellisissa oloissa sellaisissa oloissa että tässä todella myös näitten ravitsemus ja kahvilaliikkeiden osalta jokaisen panosta tarvitaan ajattelisin että samalla kun toivon että valtiovalta tekee nopeita ripeitä liikkeitä elinkeinonharjoittajien tukemiseksi paitsi vuokranantajat osaltansa myös jokainen kansalainen miettisi millä tavalla tässä tilanteessa voisi olla tukemassa ihan konkreettisesti niitä euroja välittäen mutta sitten myös henkisesti ja rinnalla kulkemalla koska minä ajattelen että jos jokainen meistä niitä euroja laittaa likoon ja miettii keinoja niin keinoja voidaan löytää tietysti olen iloinnut myös niistä uutisista ja ja sanoisinko hyvinkin luovista ratkaisuista mitä osa yrittäjistä tai heidän lähipiiristään on jo tässä vaiheessa keksinyt että on otettu mukaan ja he omalta osaltansa sitten toimittavat esimerkiksi ruoka annoksia ja ja on monia muunlaisia luovia keinoja toivoisin että tämmöiset hyvät ideapankit voisivat myös levitä tärkeää on että se lama ei iske ei meihin eikä yrittäjiin ja uskon että me yhdessä voimme tämäkin asian selättää ja läpi tästä

arvoisa puhemies ensinnä pääministeri marin haluan kiittää siitä että olette täällä paikalla se osoittaa arvostusta eduskuntaa kohtaan ja uskon että jokainen salissa arvostaa tätä myöskin myöskin symbolisena eleenä korona on ajanut suomen poikkeusoloihin ja nämä terveyden suojelemiseksi tehdyt välttämättömät rajoitukset on täällä eduskunnassa laajasti ymmärretty ja yksimielisesti niitä olemme tukeneet kokoomus on tuonut esiin pitkin matkaa että on toimittava nopeasti ja mielellään tehtävä enemmän kuin sillä hetkellä arvioidaan välttämättömäksi eli etupainotteisesti niitä asioita sen takia olemme kantaneet huolta siitä että vielä aivan hiljan after skit yökerhot pubit ravintolat pyörivät vaikka oli jo esitetty laajasti julkisuudessa se tosiasia että ihmisten pitäisi näitä sosiaalisia kontakteja välttää tämä esitys tulee nyt aivan viimeisellä hetkellä ja ja nyt meidän yhteinen tehtävämme on tietysti pyrkiä saamaan se nopeasti käsiteltyä talousvaliokunta on tehnyt tässä perusteellista työtä puheenjohtaja juhana vartiaisen johdolla samoin kuin perustuslakivaliokunta näissä mietinnöissä ja lausunnoissa on hyvin ymmärretty

se että elinkelpoiset normaalioloissa hyvin pärjäävät ravintolayritykset ovat nyt menettämässä käytännössä koko kevään myynnin ja on tietysti aivan poikkeuksellista että se tapahtuu valtion rajoitustoimin mutta hyvin ymmärrettävistä syistä yksimielinen talousvaliokunnan mietintö edellyttää että hallitus ryhtyy viipymättä toimiin joilla ravintolayrittäjien toimeentulo turvataan me kaikki ymmärrämme että rajoitusten vaikutukset ravintoloille ovat erittäin voimakkaita ja konkurssitkin ovat

käytännössä minkäänlaisia tuloja tällä hetkellä näin ollen kysymykseni pääministerille ovat mikä on hallituksen suunnitelma kompensoida näitä suoria tappioita yrityksille milloin olemme saamassa lisää esityksiä miten aiotte huolehtia siitä että eduskunnan tahto yrittäjien toimeentulon turvaamiseksi toteutuu myöskin käytännössä ja miten nopeasti tässä pystytään toimimaan näitä kysymyksiä meille edustajille tulee tästä ihan päivittäin meillä on ollut kokoomuksessa myös ajatus tuottaa hallitukselle ehdotuksia joita saa vapaasti käyttää pyrimme kaiken osaamisemme tarjoamaan ja myöskin parlamentaarista yhteistyötä toivomme siinä että että näitä toimia voitaisiin tehdä mahdollisimman nopeasti muun muassa alkuvuoden alvien palautukset yrityksille sen lisäksi olemme ehdottaneet kun take away on sallittu esimerkiksi kotitalousvähennyksen laajentamista samoin kuin palveluseteleiden hyödyntämistä ja myöskin ravintola alan sääntelyn keventämistä poikkeusoloissa niin että pystytään vaihtoehtoista liiketoimintaa rakentamaan nyt tässä kriisin kriisin hetkellä ja samalla myöskin turvaamaan ihmisille ravinnon saatavuus myös poikkeusoloissa ja kysynkin onko näihin ehdotuksiin hallituksen piirissä aikomus tarttua ja mitä hyvin nopeasti voidaan tehdä viime yönä tosiaan uudenmaan rajat suljettiin ikikuunaan en olisi uskonut että tarvitsen kulkuluvan siihen että tänään pääsen kotiin forssaan mutta ymmärrämme tietysti että näin täytyy täytyy näissä oloissa toimia että uudenmaan alue alue joudutaan nyt eristämään suomessa kysyisinkin voisiko pääministeri omalla arvovallallaan myöskin antaa kansalaisille sen tyyppistä viestiä että nyt voitaisiin tukea niitä paikallisia yrityksiä tässä tilanteessa itse ajattelin tänään että kun kotiin pääsen paikallisilta yrittäjiltä tilaan kotiinkuljetuksella ruokaa kotiin ja näin pieneltä osin sitten tuen paikallista

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää eduskuntaa siitä että yli hallitus oppositio rajojen näitä välttämättömiä esityksiä on viety eteenpäin me olemme tämän hallituksen esityksen joutuneet antamaan sen vuoksi että meillä ei ole muussa lainsäädännössä ollut mahdollisuutta tämänkaltaiseen toimeen ryhtyä eduskunta on myös edellyttänyt hallitukselta asetusta asiassa ja tämä työ on välittömästi käynnistetty kun olemme mietinnön saaneet luettavaksemme valmistelu tämän osalta on käynnissä ja tietenkin meidänhän pitää nyt myös perustella hyvin huolellisesti se minkä takia katsomme että tämä on eritoten koko maan asia ei vain yksittäisten paikkakuntien tai maakuntien asia mutta tämä valmistelu on käynnissä ja tietenkin pyrimme sen saamaan valmiiksi niin pian kuin mahdollista meillä on tasavallan presidentin esittely minun tietojeni mukaan maanantaina silloin tämän esityksen saada voimaan mutta tämä asetus on vielä työstössä ja ja sen annamme heti kun se on mahdollista täällä useat edustajat esittivät kysymyksiä siitä millä tavalla nyt näissä poikkeuksellisissa oloissa voimme turvata pienten ja myös muiden yritysten tilanteen jaan kyllä tämän huolen edustajien kanssa tämä on vakava paikka ei vain ravintola alan yrittäjille tai matkailualan yrittäjille vaan ihan kaikille yrittäjille suomessa ja näihinkin toimiin on jo ryhdytty hyvässä yhteistyössä eduskunnan kanssa kiitän myös valtiovarainvaliokuntaa siitä kuinka nopeasti ja joustavasti oli mahdollista kasvattaa lisätalousarvion kokoa ja näitä suoria yritystukia saimme lisää noin miljardin verran se oli ehdottoman tärkeää ja kiitän eduskuntaa tästä mutta on aivan selvää että lisää toimia tarvitaan työ ja elinkeinoministeriö on tehnyt tässä kovasti töitä ja etsinyt niitä välineitä joilla saamme ohjattua tukea yrittäjille tässä meillä tietenkin välineinä on niin finnveran takaukset kuin business finlandin mahdollisuus jakaa tukia ja avustuksia ely keskukset mutta nyt on otettu myös kunnat tähän mukaan ja yhdessä kuntaliiton kanssa työ ja elinkeinoministeriö on käynyt läpi sitä miten kunnalliset elinkeinoyhtiöt voisivat auttaa erityisesti yksinyrittäjien osalta

ei ole siitä että me emme tahtoisi auttaa ei ole kyse edes siitä ettemme olisi valmiita ohjaamaan rahoitusta tähän vaan kyse on ollut myös siitä että meillä olisi niitä mekanismeja ja välineitä millä me nyt saamme avun yrittäjille perille ja tätä työtä tehdään jatkuvasti aivan selvää on se että toimia tarvitaan lisää ja voin vakuuttaa että hallitus on siihen valmis

sen vuoksi pidän äärettömän tärkeänä sitä että nyt pyritään kaikin mahdollisin toimin varmistamaan että tämä ei uudestaan suomessa muodostu todellisuudeksi eli hallitus on kyllä valmis toimiin tiedän että valtiovarainministeriö on verottajan kanssa käynyt aktiivista vuoropuhelua näiden erilaisten veroinstrumenttien hyödyntämisestä tässä valitettavasti meidän järjestelmämme tältäkin osilta vaikuttavat jäykiltä aivan kuten myös sosiaaliturvapuolen asiat mutta me teemme kyllä väsymättä töitä sen eteen että nämä hallinnolliset jäykkyydet mitä mitä meidän maassamme on saataisiin ylitettyä ja ja me saisimme avun perille niin yrityksille työntekijöille kuin ihan kaikille kansalaisille tässä poikkeuksellisessa tilanteessa eli uskon että tässäkin tahto on yhteinen tulemme tarvitsemaan eduskunnan apua

arvoisa puhemies aluksi on pakko kiittää pääministeriä selkeästä vastauksesta moniin salissa nousseisiin kysymyksiin ja ehdottomasti on syytä kiinnittää huomiota siihen aivan erityislaatuiseen yhteistyön vahvuuteen mitä näinä aikoina on nähty valtioneuvoston ja eduskunnan erityisesti perustuslakivaliokunnan välillä vain tällaisella vahvalla yhteistyöllä saamme riittävän nopeasti ja sujuvasti varmistettua että tarvittavat toimet tehdään mielestäni eilinen oli tästä hyvä esimerkki siellä olivat jo viranomaiset valmiina sulkemaan uudenmaan perustuslakivaliokunta teki koko päivän uutterasti töitä jotta saadaan varmistettua että sulku tehdään mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja valtioneuvosto oli valmis joustavaan yhteistyöhön jotta kaikki vielä menee voimaan ja läpi kuten kuuluu ja sitten keskiyöllä todella saatiin uusimaa kiinni

mitä siellä ei ole koska tällaiseen sulkuun siellä siellä ei ole täysin soveltuvaa kohtaa siksi oli ehdottomasti parempi että näin toimittiin nyt saatiin jopa tällä menettelyllä toimittua varsin nopeasti ja varmistettua että ravintolat saadaan ajoissa kiinni

nyt lienen sen puheenvuoron jälkeen seuraava puhuja joka joka siellä valiokunnassa on ollut kysehän on siitä että valmiuslain neljännen pykälän mukaan voidaan käyttää toimivaltuuksia vain niin että ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia ja silloin erityistä huomiota kiinnitettiin siihen että toistaiseksi tilanne on se että eri puolilla suomea koronatilanne koronatilanne on erilainen mutta tässä huomattiin että nimenomaan se ennakointi on todella olennaista kun puhutaan pandemiasta on pystyttävä ennakoimaan

automaattisesti kerralla samaan aikaan nythän valtioneuvoston päätös on ollut että tämä astuu voimaan kaikkialla kerralla koska tiedetään että epidemia leviää nopeasti tiedetään ennakoida että nyt on viisasta toimia ajoissa koko maassa mutta juuri tämä purkuvaihe on tässä olennainen mehän emme vielä tiedä miltä tämän epidemian loppuvaihe näyttää maailmassa ei ole ennen ollut tällaista pandemiaa ja sen tähden on tärkeä antaa juurikin sitä edellyttämää joustoa siihen purkuvaiheeseen koska toistaiseksi emme voi tietää miltä näyttää koronaviruksen loppu suomessa suomi on kuitenkin monella tapaa erilainen maa kuin ne aasian maat joissa pandemia on jo näyttänyt hellittävän samalla on toki sanottava että vielä emme voi aivan tarkkaan tietää onko se pandemia todella saatu kitkettyä kyseisistä maista mutta esimerkiksi harvan asutuksen tähden tämä on aika erilainen paikka kuin vaikkapa etelä korea tai singapore ja ja sen tähden onkin tärkeää että todella pyritään näitä valmiuslain pykäliä soveltamaan niin että joustoa löytyy tarvittaessa jotta ei jouduta pitämään liian kovia toimia voimassa liian pitkään täällä on nostettu hyvin esiin että tämä on todella kallis ja vaikea toimi yrittäjille kaikki me tahdomme välttää sen yhdeksänkymmentä luvun laman tilanteen joka paitsi ajoi yrittäjiä ahdinkoon myös johti sellaisiin leikkauksiin jotka vaikuttivat kokonaisen sukupolven historiaan tämä tunnetaan vaikkapa kahdeksankymmentä luvun loppupuolella syntyneitä seuranneista pitkittäistutkimuksista tiedetään että se lama on todella syytä välttää koska sen hinta on pahimmillaan kipeä se on kipeä yrittäjille se on kipeä nuorille se on kipeä niille jotka ovat vaikeimmassa asemassa jo valmiiksi

muutenkin kuin vain sen suhteen miten sulut loppuvat pitää pohtia millaisilla taloustoimilla pääsemme tästä eteenpäin pääministeri esitteli varsin hyvin millaisia taloustoimia on tiedossa jo tässä vaiheessa se on varsin huomionarvoista että valtiovarainvaliokunta lisäsi kahdeksansataa miljoonaa euroa vielä sen hallituksen esityksen päälle yritysten tukemiseen nyt tässä akuutissa tilanteessa vaikuttaa todella siltä että valtioneuvostolla eduskunnalla ja valtiovarainvaliokunnalla on hyvin tarkka tilannekuva ja mahdollisuus toimia hyvinkin nopeasti ja joustavasti aivan historiallisella tavalla nyt pitäisi samalla suunnitella miltä näyttää tämän kriisin loppu miten me tuemme yrittäjiä suomalaisia niitä ravintola alan pienipalkkaisia työntekijöitä siinä vaiheessa kun tämä kriisi päättyy ja miten varmistamme että kun nyt lykätään velanmaksua nyt lykätään veroja nyt saatetaan lykätä vuokria niin ne eivät kosahda maksettavaksi sitten kerralla koska se tiedetään että jos laman hinta tulee maksettavaksi liian kovaa ja kerralla niin se vain pitkittää lamaa

miltä näyttää suomi koronan jälkeen ei vain vuoden kuluttua vaan kahden kolmen viiden tai kymmenen vuoden kuluttua ja todella toivoisin että puolueet tekisivät esityksiä myös tähän suuntaan koska nyt tässä samalla on välttämätöntä antaa sitä pitkän aikavälin näkymää tämä korostuu varsinkin siellä talouden puolella missä moni yrittäjä on luontevasti ajatellut tätä jo viiden vuoden päähän moni sijoittaja ajattelee tätä viiden vuoden päähän ja samalla meidän pitäisi nyt laajentaa tätä poliittista keskustelua myös sinne pitkäjänteisten toimien puolelle

arvoisa puhemies olisin kiittänyt tässä rouva pääministeriä ja koko valtioneuvostoa päättäväisestä toiminnasta ja välttämättömän tarpeellisesta esityksestä ja myös selkeästä viestistä alan yrittäjille ja kaikkia muitakin toiminnasta tämän lainsäädännön voimaantuloa odottaessa tämän esityksen ympärillä käydyssä keskustelussa on korostunut tämä vaade alueellisen porrastamisen mahdollisuudesta joka nyt muutetussa esityksessä tehdään asetuksella haluan kuitenkin talousvaliokunnan mietinnöstä muutamaa seikkaa talousvaliokunta huomauttaa nimenomaisesti että tilanne vaatii ennakoivia toimenpiteitä ja että sääntely on saatettava voimaan mahdollisimman pian neljänteen lausumassaan talousvaliokunta nostaa tämän alueellisen porrastamisen nimenomaan rajoitusten purkamisen yhteydessä jos infektiotilanne sen sallii eli

alueellinen puoli on hyvä työkalu silloin kun näitä puretaan mutta ei ole syytä ikään kuin liian varovasti suhtautua tähän ennakoivaan rajoitukseen koska tilannekuvan perusteella on selvää että nimenomaan tämä tauti vaatii päättäväistä ennakoivaa toimintaa olisin tässä pääministeriltä tiedustellut toki ministeri

ainakin viedä terveisiä tähän purkamiseen liittyen purkamiseen liittyen nyt kriittisiä ovat tietysti taudin torppaaminen ja nämä päätökset kuten tämä sen sen tiimoilta mutta tätä rajoitusten purkuakin lienee syytä valmistella ajoissa eri alojen tutkijoiden ja kansainvälisten verrokkien perusteella rajoitusten purkamisessa näytettäisiin tarvittavan laajaa testausta sekä näiden viruksen kantajien osalta että myöskin jo sairastaneet ja varsin tarkkaa mahdollisesti yksilökohtaista seurantaa ja rajoittamista tätä testauskapasiteettia käsittääkseni ollaan nostamassa jatkuvasti mikä on tietysti erinomainen asia ja tarpeellista mutta tällä testauksella tuotetun tiedon täysimääräinen hyödyntäminen tosiaan saattaa vaatia hyvinkin tällaista yksilötason taudinkuvan seurantaa ja rajoittamista tässähän tulee sitten eteen melkomoista punnintaa terveydensuojelun talouden ylläpidon yksityisyydensuojan ja perusoikeuksien suhteen ja jotenkin itse arvioisin

purkuvaiheen toimien osalta ikään kuin tarve lainsäädännön tarkastelulle sille mahdollistaako meidän lainsäädäntömme tämäntyyppiset toimet tällä hetkellä ja sikäli kun niitä tarvitaan niin miten huolehditaan siitä että niihin meidän perusoikeuksiamme yksityisyydensuojaamme koskettaviin asioihin asetetaan riittäviä kontrolleja olisin nimenomaan tätä tiedustellut millä tasolla valmistelu purkamisen edellytyksistä ja keinoista on käynnissä se on se mikä kiinnostaisi loppuun vielä kiitos päättäväisestä hyvästä ja erittäin tärkeästä esityksestä
arvoisa herra puhemies kouluruokailu on saatu toimimaan kunnissa erilaisilla väliaikaisilla ratkaisuilla ja hyvä näin opetusministeri andersson oli hetki sitten vielä paikalla samoin samoin pääministeri olisin heiltä halunnut kysyä onko ykkös kolmosluokkalaisten osallistumista kouluun tämän ensimmäisen viikon aikana seurattu nyt kun kriittisiä aloja ei saatu rajattua tähän lakiin muutamista kunnista on kuulunut

on ollut joka päivä jopa toistakymmentä prosenttia enemmän kouluissa olisin myös kysynyt näistä kriittisistä aloista milloin olisi mahdollista että tämä saataisiin rajattua lakiin ja miten tarkasti tosiaan näitä ykkös kolmosluokkalaisia ja varhaiskasvatukseen osallistuvia seurataan kun nyt teemme muualla rajuja toimenpiteitä rajoja kiinni kuppiloita baareja kiinni niin nämä osaltaan vesittyvät nyt jos koulut alkavat sitten pullistelemaan taas näistä oppilaista

puheenvuorossa oli selvä linkki tähän käsiteltävään asiaan mutta muutoin toivon että pidättäydytään tässä otsikon mukaisessa

arvoisa herra puhemies tämä on hyvin välttämätön esitys siitä kiitos hallitukselle kiitän myös ministeri anderssonia ja pääministeri marinia jotka ovat hyvin aktiivisesti olleet täällä eduskunnassa osallistumassa keskusteluihin

myös ministeri haatainen on täällä tänään tämä on hyvin poikkeuksellinen esitys ja hyvin poikkeuksellisia aikoja elämme miettikää tuskin voisin kuvitellakaan olevani vaikka kristillisdemokraattien kanssa samaa mieltä ja haluavani ravitsemusliikkeet säppiin toisaalta tuskin monet vihreätkään ajattelivat että haluavat laittaa rajat kiinni mutta tämä esitys on hyvin tarpeellinen ja se koskettaa tässä nyt tietenkin ravintolatoimintaa erityisen paljon mutta koko yrityskenttä kärsii vastaavista ongelmista maksuvaikeuksia alkaa jo esiintyä yritysten on ollut vaikeaa maksaa kaikkia palkkamenoja kun tuloja yhtä lailla liiketilojen vuokrien hoitamisessa on ollut vaikeuksia olenkin tyytyväinen että valtiovarainvaliokunnassa saimme yhteisesti korotettua tukisummaa yrittäjille noin miljardiin tämä on hyvä lähtökohta jatkotoimenpiteille tämäkin tulee edelleen aiheuttamaan aiheuttamaan myös tuskaa yrityskentässä mutta tässä tilanteessa ja tämän taudin leviämisen estämiseksi se on kuitenkin välttämätöntä kiinnitän kuitenkin huomiota myös toiseen asiaan kun nämä lomautukset ja

jo alkaneetkin niin monet työntekijät joutuvat silloin turvautumaan kelan avustuksiin oma vuokranmaksu voi olla vaikea toteuttaa ja silloin nämä asumistukien hakemukset lisääntyvät kelalla toimeentulotukien hakemukset lisääntyvät ja sitten on myös nähtävissä näitä karanteerikorvauksia jotka myös kuormittavat kelaa kysynkin ministeriltä mihin toimiin hallitus on ryhtynyt että kelan toiminta voitaisiin nyt turvata ja se saisi riittävän miljoonamääräisen tuen mahdollisimman pikaisesti etteivät ihmiset joudu sitten vielä kohtuuttomasti odottamaan saadakseen korvausta tässä vaikeassa tilanteessa

arvoisa herra puhemies toisin kuin edustaja junnila arveli olen kyllä surullinen siitä että joudumme nyt tämän päätöksen tekemään eli eli sulkemaan majoitus ja ravitsemusliikkeet tänä aamuna nousin riihimäeltä junaan kaksi poliisia tarkasti lähes tyhjässä junassa kulkulupani ja he kehuivat muuten että suomalaiset ovat totelleet erittäin hyvin tätä uudenmaan sulkua nämä poliisit olivat hyvin asiallisia ja ystävällisiä mutta kyllä tuli surullinen mieli siitä että että olemme tässä tilanteessa onneksi tämä ei ole meille normaalitila että ajamme alas elinkeinotoimintaa suljemme ravintoloita estämme ihmisiä liikkumasta olemme poikkeusoloissa ja meillä on välttämätön syy näille mutta todellakin toivon sitä että todella pian pääsisimme tästä yli ja saisimme myös ravintolat auki ja ja saisimme kansalaiset liikkumaan vapaasti myös tuon rajan yli

pidän huolestuttavana myös sitä että kun tiedämme että maassamme edelleen on merkittävästi alkoholiongelmaa tälläkin hetkellä lähes kahdeksankymmentätuhatta lasta elää sellaisessa perheessä jossa joko molemmat vanhemmat ovat tai toinen heistä on alkoholin käytön suhteen ongelmallinen heillä on alkoholiongelma niin mihin mihin johtaa se että nyt sitten juopotellaan yhä enemmän siellä kodeissa ja kun lapset eivät edes ole koulussa ja päiväkodeissakin lasten määrä on vähentynyt niin myös tällaisen ulkopuolisen kontrollin ja tuen määrä näille lapsille vähenee pidänkin vastuuttomana sitä että jopa jotkut elinkeinonharjoittajat ovat mainostaneet ja taitavat jotkut kansanedustajatkin

näitä kalsarikännejä sitä että nyt pitäisi jollain tavalla tätä suomalaista kalsarikännikulttuuria olla edistämässä kun ravintolat ravintolat saadaan kiinni toivon että tässä suhteessa oltaisiin vastuullisia ja ja muistettaisiin että kun nyt poliisit valvovat tuolla uudenmaan rajaa niin heitä tarvittaisiin myös siellä kodeissa joissa tapahtuu perheväkivaltaa niin puolisoiden välillä kuin kuin sitten lapsia kohtaan

nämä toimet siis ovat ovat valitettavasti välttämättömiä mutta tarvitaan vielä enemmän toivon sitä että hallitus yhä enemmän panostaisi siihen että tämän viruksen leviämisen jarruttamisesta siirryttäisiin ihan selkeästi sen tukahduttamiseen ei ikään kuin nostettaisi käsiä ylös vaan aggressiivisesti whon viitoittamalla tiellä testattaisiin hyvin matalalla kynnyksellä ja tartuntaketjuja altistumisia selvitettäisiin ja sitten laitettaisiin karanteeniin sekä sekä sairastuneet että että altistuneet tämä tukahduttaminen johon esimerkiksi norjassa on siirrytty

tarkoittaa sitä että tartunnan saanut tartuttaa viruksen keskimäärin alle yhteen uuteen ihmiseen jolloin virus vähitellen häviää yhteiskunnasta kokonaan tämä tarkoittaa todellakin sitä että testaamista täytyy nyt todella vahvasti vahvasti lisätä ja ja jatkaa taistelua ei pelkästään näillä näillä elinkeinoelämää ja ihmisten liikkumista rajoittavilla toimilla vaan suoraan sen viruksen kimppuun käymällä

arvoisa herra puhemies olemme todellakin vakavan asian äärellä kun ravitsemusliikkeitä ja majoitusliikkeitä määrätään suljettavaksi

pitää tietenkin tehdä mutta seuraava kysymys kuuluu että koska valtiovalta määrää yritykset suljettaviksi niin miten valtiovalta sitten korvaa tappiot on itsestäänselvää että valtiovallan pitää korvata nämä tappiot koska tässä mennään omaisuudensuojan puolelle olen paljon seurannut mitä muissa maissa tehdään esimerkiksi saksassa on

yleensäkin koko tässä mikroyrityskentässä sellaisia toimenpiteitä että jos on pieni yritys yksi viiva viisi työntekijää niin kertakorvaus on yhdeksäntuhatta euroa kolmen kuukauden ajalle jos yrittäjä pystyy osoittamaan että tällä koronakriisillä on ollut vaikutusta maksuvalmiuteen ja kassavirtaan ja jos on kuusi viiva kymmenen työntekijää niin korvaussumma on viisitoistatuhatta euroa kolmen kuukauden ajalle

otetaan nyt yhteyttä yötä päivää käytännössä vastaan sosiaalisen median puolella yrittäjien kysymyksiin että mistä sitä tukea saa kun tässä on konkurssi nyt ovella ja maksuja pino ja niin edelleen kiinnostaa miten hallitus ajattelee hoitaa tämän homman milloin saadaan joku selkeä nettiosoite verkkosivu josta ohjataan nämä pienet yrittäjät oikealle luukulle miten turvataan että sitä tukea saa ennen konkurssia niin ettei mennä niin pitkälle voitteko te esimerkiksi ottaa mallia saksasta vaikka kysyä sieltä miten he ovat hoitaneet tämän jos suomesta ei tahdo löytyä mallia no nyt pääministeri äsken kertoi että kuntien kautta joku malli tulisi yksinyrittäjille tässä tässä tarvitaan siis tukea ei lainaa suurin osa yrittäjistä ei halua ylivelkaantua tämän kriisin takia vaan nyt tarvitaan rahallista tukea ja jos tästä seuraa jättityöttömyys niin sen lasku on luokkaa kymmenen miljardia vuodessa eli tässä täytyy toimia proaktiivisesti täytyy ymmärtää että tähän palaa nyt miljardeja mutta se on käytännössä rahan säästämistä tulevaisuudessa jos tämä jättityöttömyys saadaan torpattua sitten on paljon kysytty että mites nämä perintäfirmat nehän siellä verenhimoisesti teroittavat kynsiään että pääsisivät perimään aikooko hallitus jotain tehdä perintäfirmoille että ne eivät pääse sieltä hyökkäämään koska sitten tulee tämä perinnän kierre jota on myös vaikea katkaista onko jotenkin mahdollista jarruttaa perintäfirmojen toimintaa tässä tilanteessa tässähän eivät ole uhattuna ainoastaan ravintolat ja majoitusliikkeet vaan tässä on nyt koko pk sektori uhattuna siellä ovat parturi kampaamot hierojat fysioterapeutit kuntosalit pienet rakennusliikkeet autokorjaamot erikoiskaupat eli tämähän menee läpi koko koko yhteiskunnan

lupaavaa mitä kuulimme kuulimme pääministeriltä äsken mutta sen vielä kysyisin onko jo ensi viikolla vai milloin tämä tukisysteemi kristallinkirkkaana että me kansanedustajat voimme sitten laittaa linkkiä yrittäjille että tuolta tuolta sitä tukirahaa saa ja tuon verran sitä on mahdollista saada ihan summia olisi hyvä saada ei tietenkään pöytälaatikkofirmoille pidä mitään tukea antaa mutta sellaisia yrityksiä jotka olivat toiminnassa maksoivat veronsa ja muut maksunsa ennen tätä kriisiä pitää tukea riittävästi kiitos

lainmuutoksesta täällä jotkut ovat maininneet sen olevan voimassa toukokuun loppuun asti ehkä on syytä tässä muistuttaa kaikkia kansalaisia myös siitä että se toukokuun loppuun asti merkitty voimassaolo tuossa mietinnössä on ihan teoreettinen sellainen pitää lakiteknisistä syistä kuulemma aina olla mutta oikeasti tämä lainsäädäntö on täysin sidottu poikkeusoloihin

nykymaailmassa monella ravintolalla on ollut muutenkin jo kynnys aika matalalla siirtyä tällaiseen toimintaan monet ovat siihen jo siirtyneet eilen itse asiassa aika mukavasti kun tulin todella myöhään kotiin siellä oli minun puolisoni valmiina hän oli tilannut kruununhakalaisesta ravintolasta meille kivan päivällisen näin oli jo ennen kuin tämä säätely oli voimassa mutta ravintolat sopeutuvat jos tästä kurjuudesta jota täällä tietysti nyt on kuvattu haluaa löytää myönteisiä piirteitä niin usein erilaiset innovaatiot syntyvät ja etenevät poikkeustilan aikana

olen optimistinen sen suhteen että tämä edellisen hallituksen erinomaisen keskustalaisen liikenneministerin liikenneuudistus saattaa tässä vielä myös olla tukemassa tällaista ravintolaelinkeinon take away toimintaa josta sitten ajan mittaan syntyy uudenlaista liiketoimintaa ja vaurauden mahdollisuuksia niin että

arvoisa herra puhemies kiitoksia eduskunnalle tämän asian ripeästä käsittelystä ja talousvaliokunnalle tästä mietinnöstä me me tulemme nyt käymään läpi tämän ja olemme parasta aikaa valmistautumassa siihen miten voimme nyt luoda edellytyksiä sille että nämä yritykset pääsevät ylitse mahdollisimman vähin vähin vaurioin minä kannan itse suurta huolta näiden yritysten puolesta ja jaan sen huolen huolen edustajien kanssa tämä ei ole helppo päätös tehdä ja viedä eteenpäin raskain mielin esitän tätä lakia mutta tämä epidemiatilanne edellyttää sitä myös perustelut tälle laille syntyvät ja ja niitä on tehty nimenomaan tämän epidemian ehkäisemisen ja hidastamisen näkökulmasta nyt sitten täytyy keskittyä siihen mikä on se keinovalikko jolla pystytään turvaamaan se että yritykset voivat voivat selviytyä pääministeri täällä kuvasikin niitä jo edellisessä puheenvuorossaan meillä on nyt tulossa tämä eduskunnan tukipaketti kiitos että se paketti laajeni eli se on nyt yhden miljardin suuruinen ylipäätänsäkin eri eri yrityksille ja nyt sitä tukea tullaan sitten business finlandin ja ely keskusten kautta kautta jakamaan siellä niissä tuen muodoissa on myös tukea jota voidaan käyttää näihin kiinteisiin kuluihin ja aivan oikein täällä on peräänkuulutettu että siihen pitää saada suoraa tukea että voi vuokrat maksaa sähköt että se ei aja sitten sitten vaikeuksiin sitten kysyttiin siitä että mistä tätä tietoa saa temin sivuilla on on tietopakettikokonaisuus sinne on laitettu erikseen mitä erikokoisille yrityksille on on tarjolla miten näitä tukimuotoja haetaan tämä kaikki on pitänyt rakentaa hyvin hyvin nopealla aikataululla me käymme nyt huolella läpi tämän tämän mietinnön ja

kiitos myös kuntaliitolle että ovat olleet tässä avuliaina mukana muutamien kaupunkien pormestareiden ja ja kaupunginjohtajien kanssa kävin jo tässä eilen illalla myöhään sähköpostiviestittelyä ja sieltä tuli viestejä että ollaan valmiina että sitä apparaattia pystytään myös käyttämään hyödyksi tässä tämän tuen jakamisessa ja minä uskon että sitä kautta me saamme myös tämän informaatioväylän hyvin nopeasti kuntien sivuilla on jo

järjestelmät nopeasti tässä vääntyvät näiden tukien jakamiseen on ollut se haaste mutta meillä on eri väyliä muun muassa kuntien kautta me pystymme tätä parhaalla mahdollisella tavalla olemassa olevissa puitteissa tekemään tämän eteen tulemme tekemään kaikkemme ja teen mielelläni yhteistyötä edelleen eduskunnan kanssa kaikkien ideoiden ja ajatusten osalta

vauhti on ollut näinä viikkoina eduskunnassa kova ja ja mittaluokat ovat olleet massiivisia mutta mutta kyllä tämä kova vauhti on ollut äärimmäisen perusteltua ja siitä kiitän hallitusta että on ryhdytty nopeasti näihin välttämättömiin toimiin ja kyetty myös tekemään kovia ratkaisuja kuten nyt tässä keskustelussa oleva ravintoloiden sulkeminen matkailu ja ravintola ala kärsii nyt eturintamassa ja on oikeastaan kärsinyt koko ajan eturintamassa näiden poikkeusolojen vaikutuksista ja ja erityisesti uudellamaalla johon nyt iskee vielä tämä maakunnan sulkeminen vahvasti

nämä vaikutukset ovat olleet karut ja kovat koska täällä elinkeino on hyvin palveluvaltaista tällä hetkellä uudellamaalla on jopa sataneljäkymmentäviisituhatta ihmistä lomautusten piirissä se on todella iso iso määrä ihmisiä jotka tällä hetkellä ovat erilaisten toimeentuloon liittyvien haasteiden parissa kotona arvoisa puhemies haluaisin tämän asiakohdan kohdalla kiinnittää erityistä huomiota meillä pienipalkkaisten ihmisten arkeen on aivan selvää että on syytä keskittyä yrittäjien yrittäjien huoleen ja tämä ravintoloiden sulkeminen tulee vaikuttamaan yrittäjien arkeen merkittävällä tavalla mutta niin se tulee vaikuttamaan myöskin näiden ravintoloissa työskentelevien ihmisten arkeen sen osalta toivon nyt kun työministeri haatainenkin on täällä paikalla että me kykenemme myös näissä poikkeusoloissa kiinnittämään erityistä huomiota myös työelämän pelisääntöihin tällä hetkellä kun yritykset joutuvat tekemään nopealla vauhdilla päätöksiä on lomautuksia sitten on erilaisia sopimuksia siellä työpaikoilla ja kun ravintola alalla on paljon myös nuoria ihmisiä töissä

kyllä huolissani siitä miten nämä nuoret ovat perillä

työelämän pelisäännöistä normaalioloissakaan mutta näissä poikkeusoloissa eli siitä mitkä ovat myös heidän oikeutensa kun olen saanut paljon myös kyselyitä nuorilta ihmisiltä siitä onko heillä velvollisuus aloittaa kesälomat tänä aikana tai luopua työvuorosuunnitelmissa olevista työvuoroista niin toivon että tältä osalta me myös välttäisimme näissä poikkeusoloissa että emme ota kaikkien ihmisten oikeuksia ja ja tilannetta huomioon toivon että että siltä osin myöskin ministeriöstä tulee selkeät ohjeet tähän nyt kun työmarkkinajärjestöt ovat ovat sopineet yritysten ja ja työpaikkojen pelastuspaketista niin jos jos ministeri on täällä vielä vielä hetken aikaa paikalla kysyisinkin millä tavalla nyt kun on sovittu lomautusten nopeutumisesta ja myöskin työttömyysturvan paranemisesta nämä asiat on otettu siellä kentällä vastaan ja ja onko näistä

puhemies useissa puheenvuoroissa on pohdittu sitä miten yrittäjät myöskin työntekijät selviytyvät erilaisista maksukierteistä joihin he joutuvat nyt siinä tilanteessa kun elinkeino ja tulot menevät alta tässä varmasti on mitä tarkoituksenmukaisinta että niin verottaja tinkii ulosotto tinkii myöskin perintätoimistot hillitsevät nyt itseään mihin tässä on jo viitattu edustaja tanus pohdiskeli myöskin sitä pitäisikö tulla vastaan vuokranmaksussa koska vuokra on siis kiinteä kulu monille käytännössä kaikille ravintoloiden pitäjille baarien pitäjille ja muille joilla ei ole tuo kiinteistö mahdollisesti heidän omistuksessaan tässä suhteessa on hyvä esimerkki espanjasta jossa on laajamittaisesti se tilanne muun muassa kampaamoista olen kuullut sen

asiakkaat ovat kadonneet niin tullut vastaan sillä tavalla että vuokra puolitetaan tältä ajalta eli riskin kantaa se yrittäjä puolet siitä vuokrasta täytyy maksaa mutta vain puolet mutta myöskin vuokranantaja tulee aidosti vastaan ja ottaa myöskin tätä riskiä kannettavaksi minusta tässä on hieno solidaarisuuden esimerkki siitä että tätä taakkaa kannetaan yhdessä eikä ole niin että vuokranantajat pitävät oikeuksistaan loppuun saakka kiinni ja kurjistavat sitten yrittäjiä tässä tapauksessa kohtuuttomalla tavalla tässä voisi olla ihan valtioneuvostollakin mahdollisuus tulla jopa ulos tällä asialla että kehotamme aidosti että jaetaan tätä taakkaa yhdessä

arvoisa herra puhemies ravintoloiden sulkeminen lain nojalla on välttämätöntä se kuulostaa dramaattiselta toimelta ja siitä tulee meille kaikille paljon palautetta yrittäjiltä todellisuudessa tämän toimen vaikutukset liikevaihtoon ovat kuitenkin rajalliset koska suurin osa ravintoloista on jo kiinni ne ovat kiinni osin siksi että yrittäjät omaehtoisesti kantavat vastuunsa kulkutautitilanteessa pääasiassa ne kuitenkin ovat kiinni siksi ovat kaikonneet ihmiset noudattavat suosituksia ja ennen kaikkea tervettä järkeä asian kääntöpuoli on se että vaikka ravintolat jossain vaiheessa saavat taas luvan avata ovensa tilanne ei palaa ennalleen pitkään aikaan mahdollisesti ei vuosiin tällaiset kulkutaudit tulevat useana aaltona ja senkin jälkeen kun tilanne on saatu rajoitustoimenpiteillä hallintaan uuden epidemian vaara jää väijymään suomen ja koko maailman ylle todennäköisesti vasta rokotteen saaminen markkinoille voi normalisoida tilanteen siis koronan osalta korona tuskin jää viimeiseksi edes pahimmaksi pandemiaksi ellei liikkuvuutta rajoiteta pysyvillä toimilla tämä on uniikki tilanne eikä kukaan pysty luotettavasti ennustamaan sen kokonaisvaikutuksia on mahdollista että se muuttaa pysyvästi tai ainakin vuosiksi ihmisten sosiaalista käyttäytymistä kulutustottumuksia tämä ei ei välttämättä ole kaikilta osin huono asia mutta se voi aiheuttaa rajuja muutoksia elinkeinorakenteeseen etenkin palvelualoilla tämä on syytä ottaa huomioon myös sinänsä välttämättömiä tukitoimia suunniteltaessa ei välttämättä riitä että yritykset pidetään pinnalla akuutin kriisin yli jos entiset asiakasmäärät eivät palaa sen jälkeenkään jossain määrin näen synkissä pilvissä samanlaisia kultareunoja kuin edustaja vartiainenkin mullistukset synnyttävät aina myös sellaisia innovaatioita ja sellaista uutta työtä on vaikea ennalta nähdä arvoisa puhemies tämä kriisi on tuonut esiin globalisaation heikkouksia esimerkiksi pitkät ja haavoittuvat tuotantoketjut toivon että tästä otetaan opiksi myös työvoimapulakeskustelun lyhytnäköisyys on käynyt selväksi ei ole viikoissa mitattuna pitkä aika siitä kun huudettiin kiljuvaa työvoimapulaa ravintola alalla ja nyt ollaan sitten tässä lopuksi kehotan kollegoita kaikkia niitä kansalaisia joiden tuloihin tämä kriisi ei ole vaikuttanut tukemaan sitä lähiravintolaansa hakemalla ruoan mukaan näin toimin itsekin erityisesti on tuettava niitä yrittäjiä jotka maksavat veronsa tunnollisesti ja huolehtivat kaikista muistakin velvoitteistaan ei pidä käydä niin että tämä kriisi kaataa terveet yritykset ja jättää luikurit jäljelle ja muistetaan säilyttää suhteellisuudentaju kaikki palvelut eivät ole kontakti intensiivisiä vaan niitä voi käyttää aivan huoletta

herra puhemies käsittelyssä on hyvin poikkeuksellinen hallituksen esitys joka on erittäin poikkeuksellisella vauhdilla kuljetettu läpi tämän meidän eduskuntalaitoksemme tämäkin lakiesitys ja talousvaliokunnan mietintö liittyvät tähän koronakriisiin joka on iskenyt koko suomeen ja koko viikonhan me olemme tätä käsitelleet nyt me olemme myös viikonlopputöissä tässä käsittelemme näitä esityksiä joita tarvitaan ennen kaikkea ihmisten terveyden suojaamiseen ja pikkuhiljaa myös taloudellisten vahinkojen välttämiseen tällä nyt hyväksyttävällä lailla määräaikaisella lailla me suljemme asiakkailta ravintolat ja ja erilaiset anniskeluliikkeet ja tämähän on erittäin raju toimi tämä tulee olemaan myös tälle elinkeinolle erittäin tuhoisa toimenpide tämä on erittäin kova puuttuminen perustuslaissa suojattuun omaisuudensuojaan ja elinkeinovapauteen mutta kuten täällä kaikki kollegatkin ovat tänään todenneet tämä on aivan välttämätön toimi koska niin ruokaravintolat yökerhotkin keräävät suuria joukkoja ihmisiä kokoon ja kulkutauti on sellainen että se ei katso millä asialla ollaan liikkeellä vaan se leviää siellä kun ihmisiä on paljon kerralla yhdessä ja on todella loogista että ravintolat suljetaan tällaisessa tilanteessa

tavoitteena on varmasti koko tällä talolla se että yksikään terveellä pohjalla oleva suomalainen yritys ei kaatuisi tähän tilanteeseen elikkä pelastettaisiin ne yritykset joiden liiketoiminta on muuten tervettä mutta sitten ihmisten liikkumisen rajoittuminen ja ihmisten elämän rajoittuminen vievät sen pohjan bisnekseltä ja tällä viikollahan me olemme käsitelleet miljardin tukipakettia suomalaisille yrityksille lisäksi uskallan sanoa että varmaan se miljardi ei riitä vaan joudumme myös muita tukikeinoja hakemaan puhemies en halua pitää ihan tautologista puhetta haluan tuoda tähän keskusteluun vähän uusia näkökulmia mitä mielestäni ei vielä ole tullut esille ensinnäkin haluan tässäkin yhteydessä todeta että kyllähän tämä viikko ja tämä siirtyminen poikkeusoloihin ovat osoittaneet suomalaisen oikeusvaltion ja suomalaisen parlamentarismin voimaa myös siinä että kyllä tämä meidän perustuslain valvontajärjestelmä toimii vaikka perustuslakivaliokunnan kautta tapahtuva valvonta on kummajainen maailmassa niin kuin suomikin on ehkä kummajainen niin näyttää siltä että kyllä tämä meidän perustuslakivaliokuntakummajainen toimii eli siellä ollaan pystytty nopeasti asiat käsittelemään kohtuullisen nopeasti haluan kiittää perustuslakivaliokuntaa toki myös talousvaliokuntaa ja kaikkia kansanedustajia että on on tehty yötä päivää töitä mutta erityisesti perustuslakivaliokuntaa haluan kiittää että he ovat nopeasti käsitelleet ja se ei ole ollut mitään kumileimaamista täällä on perustuslakivaliokunnan lausunnossa huomattu

pohjalaisella maalaisjärjellä ajateltuna onhan se hullua että tartuntatautilaista ei löydy semmoisia valtuuksia että juuri väenkokoontumisia konsertteja

ei pysty sulkemaan suoraan tartuntatautilain nojalla vaan joudutaan säätämään tällainen määräaikainen pikalaki se kertoo siitä että ei valitettavasti ole kohdallaan täytyy myöntää puhemies että myöskään nämä eilisen valmiuslain kanssa tehdyt lakitekniset kikkailut ja se että piti pitää monta täysistuntoa ja oli vähän lainvalmistelussakin epäonnistumisia kyllä kertoneet siitä että meillä olisi ihan kohdallaan kohdallaan meidän valmiuslakimmekaan eli kun tästä kriisistä päästään yli niin näen välttämättömänä sen että sekä tartuntatautilaki että valmiuslaki pitää uudistaa mutta sitten puhemies eräs iso asia mikä puhuttaa kentällä ja minkä myös talousvaliokunta on mietinnössään todennut

luen sitaatin talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella joka tapauksessa vain erittäin pieni osa keskeytysvakuutuksista korvaa toiminnan keskeytymistä nyt käsillä olevan kaltaisissa poikkeusoloissa eli nyt kentällä puhuttaa paljon se että kun suljetaan poliittisella päätöksellä viranomaistoimin ravintolat niin saavatko sitten korvauksia vakuutusyhtiöltä ja näyttää siltä että monet keskeytysvakuutukset mitä on vakuutusyhtiöiltä on vakuutusyhtiöiltä myönnetty ovat hyvin aukollisia ja ja sillä lailla laadittu että niistä ei välttämättä mitään korvauksia tule no vakuutukset ovat yksityisoikeudellisia sopimuksia olen kova markkinatalouden kannattaja en kannata että täällä salissa ruvetaan sopimusvapautta

puhemies olen samaa mieltä kuin edustaja kiljunen siitä että vetoan tässä yksityiseen sektoriin vetoan pankkeihin vetoan vakuutusyhtiöihin vetoan vuokranantajiin siinä että vastuuta tässä yllättävässä tautitilanteessa kantaisivat myös yksityisellä sektorilla ne joilla on markkinavoimaa ja joilla on rahaa elikkä pankit joustaisivat nyt isot vuokranantajat joustaisivat nyt ja myös vakuutusyhtiöt miettisivät sopimussuhteessa miten he maksavat korvauksia niille yrittäjille jotka vakuutuksia ovat ottaneet

arvoisa herra puhemies tuossa aiemmassa puheenvuorossaan edustaja halla aho toi hyvin esiin sitä tilannetta että monet ravintolayrittäjät ovat jo reagoineet joko velvollisuudesta asiakaskadosta johtuen tähän tilanteeseen hyvä esimerkki kun eilen lähdin täältä istunnon jälkeen joskus kymmenen aikaan illalla ja kävin hakemassa noutoruokaa olin ainoa asiakas ja matkalla näkyi ainoastaan poliisiauto ja vartiointiliikkeen auto mutta tämä lakiesitys on hyvin tärkeä erityisesti muun suomen kannalta jossa tilanne ei ole vielä tämänkaltainen suomen yrittäjät teki eilen kyselyn jäsenyrityksilleen ja sen mukaan kaksikymmentäkolme prosenttia jäsenyrityksistä on jo kriisissä tässä aiemmin edustaja kiljunen puhui liikehuoneistojen vuokrista ja näissä on myös semmoinen erikoisuus että nämä sopimukset tehdään usein kolmeksi kuukaudeksi ja nyt kun käytännössä suurella romahtaneet eikä heillä ole välttämättä mahdollisuuksia velvoitteistaan suoriutua niin tässä tarvittaisiin kyllä apua lain mukaan normaali irtisanomisaika on kuukausi mutta monet sopimukset ovat tosiaan kolme kuukautta en tiedä miten tämän voisi ratkaista mutta toivon että hallitus löytäisi keinot siihen että että näitä vuokrasopimuksia ja niiden kestoa olisi myös mahdollista tarkastella tällaisessa tilanteessa ei liene suotavaa että liikehuoneiston vuokran takia yrityksiä menisi nurin tai sitten mietitään joitakin muita tukimahdollisuuksia yksi malli on tällainen mistä edustaja vallin mainitsi hän mainitsi saksan ja siellä on tällainen palkkatukimalli käytössä vastaava on myös isossa britanniassa ja tanskassa

jätin myös lisätalousarvioaloitteen numero neljän vähän vastaavasta mallista toivon että näihin tutustutaan ja esityksiä tuodaan pikaisella aikataululla valtiovarainvaliokuntaan perussuomalaiset kyllä tukevat kaikkia hyviä esityksiä

arvoisa puhemies kiitos hyvästä keskustelusta koska myös ministeri haatainen on paikalla niin olisin halunnut vielä kysyä asiaa jonka muun muassa myös edustaja harjanne ja edustaja räsänen nostivat esiin ja eilen edustaja vestman minkälaista aikaikkunaa voimme nyt olettaa ravintolayrittäjille ja muille yrittäjille kuinka kauan suomi täytyisi pitää suljettuna tai ainakin liikkumista rajoitettuna kuten nyt tällä meidän nykyisellä toimintamallillamme

on eilen ilmoittanut että se on viruksen hidastamisesta viruksen pysäyttämiseen ja samoin norjan hallitus on tällä viikolla ilmoittanut tällaisesta muutoksesta strategiaan saksa on mitä ilmeisimmin nostamassa testauskapasiteettia erittäin voimakkaasti siten että huhtikuun lopussa olisi kaksisataatuhatta testiä päivässä ja tämä suomessa tarkoittaisi kolmeatoistatuhatta testiä päivässä jos sen suhteuttaa väkilukuun taloudellisessa mielessä tämä toimiessaan on varmasti huomattavasti parempi myös ravintolayrittäjille koska silloin jos tiedetään missä virus liikkuu mitkä mitkä ne tartuntaketjut ovat pystytään eristämän ne niin pystytään myös vapaammin liikkumaan kuten tässä edustaja harjanne toi aikaisemmin esiin tämä toki vaatisi todennäköisesti myös muutoksia lainsäädännöllisiäkin muutoksia mahdollisesti tunnistetietojen ja tällaista pohdintaa nyt kannattaa käydä koska molemmissa tapauksissa rajoitamme ihmisten perusoikeuksia hyvin perustavanlaatuisella tavalla tässä tilanteessa kun moni ihminen joutuu olemaan kotona lapset eivät voi käydä koulua ja yrittäjät eivät voi avata oviaan jos on olemassa sellainen teknologinen keino jolla voimme sekä nujertaa viruksen että että sitten hieman vapaammin avata yhteiskunnan toimintoja niin tämmöinen kannattaisi nyt kyllä käydä pikaisesti läpi ennen kuin suomessakin on viruksen eteneminen päässyt pidemmälle nythän on mahdollista mahdollista että jos toimimme nopeasti niin joillakin alueilla voidaan kenties pysäyttää viruksen eteneminen ja jos meillä sitten on käytössä semmoisia keinoja joilla voidaan taas paremmin tunnistaa tartuntaketjut testaamisen ja muiden toimenpiteiden avulla niin me voimme ehkä elää nopeammin taas normaalia elämää toki sitten tämä uudenmaan tilanne on aivan kriittinen koska täällä me emme saa antaa tämän virusepidemian edetä tässä ei ole pelkästään kyse taloudesta jos tähän toisentyyppiseen strategiaan päästään jota nyt muun muassa norja ja saksa ja moni muu maa pyrkivät toteuttamaan niin se säästää myös ihmishenkiä nyt on kriittistä myös suomessa hyvin nopeasti tehdä linjauksia ja päätöksiä pyrimme

jos sopii niin myönnän ministerille puheenvuoron

arvoisa puhemies ravintoloitsijat ovat odottaneet tätä päätöstä laittaa ravintolat ja ravitsemusliikkeet kiinni valtiovallan toimesta hieno homma että tämä tulee nyt kuitenkin näinkin nopeasti ja istutaan lauantaina täysistunnossa nimittäin kyllä tuolta kainuustakin moni ravintoloitsija on laittanut viestiä jo viime viikollakin että laittakaa valtiovallan toimesta nyt ravintolat kiinni koska heillä ei ole asiakkaita ravintoloissa nyt he pääsevät tästä piinasta ja ovatkin jo laittaneet ravintoloita kiinni arvoisa puhemies haluan tässä myös tuoda semmoisen huolen esille että kun nyt eilen laitettiin uudenmaan rajat kiinni niin olen saanut viestejä tuolta maakunnista ja omalta kotipaikkakunnaltani kuhmosta että moni ihminen on tullut nyt mökille mutta haluan tässä myös muistuttaa siitä että ei ole syytä huoleen jos ihmiset ovat sinne mökeille tulleet kun pysytään siellä omissa ympyröissä niin sanotusti elikkä mökillä silloin tämä tauti ei pääsisi leviämään sen enempää toin myös kyllä puheenjohtaja eilen tässä salissa esille että kun kainuussa ei yhtään tartuntatautitapausta ole vielä todettu onneksi niin olisiko syytä jo kainuunkin maakuntarajat laittaa kiinni mutta tuleva viikko tulee sen näyttämään niin kuin ollaan huomattu kun katsotaan viikko takaperin niin tilanne oli paljon helpompi ja nyt se on jo haastava mitä se on sitten viikon päästä

arvoisa puhemies todellakin näitä take away annoksia voidaan edelleen ravintoloista myydä mutta kiinnitän huomiota siihen että myös juoman myyminen ulos on jatkossa sallittua

ravintoloista myyty alkoholijuoma on toki vain osa sitä alkoholikokonaisuutta jota kuluttajat saavat käsiinsä mutta toivon että ministeri haatainen yhdessä hallituksen kanssa kiinnittäisi vakavaa huomiota siihen kun tämä aika on monelle suomalaiselle ahdistavaa ja ja masentavaa niin on mahdollista myös että alkoholiongelmat pahenevat erityinen huoleni on niistä lapsista jotka ovat siellä kotioloissa kenties päihdeongelmaisten vanhempiensa kanssa toivon että hallitus tähän kiinnittää erityistä huomiota sitten toinen asia johon myös pyydän ministeriltä vastausta nyt kun jatkossa eri tavoin tuetaan niin kuin tässä käsittelemässämme ponnessakin edellytetään näitä yrityksiä ravintoloita erilaisin tukitoimin niin järjestöjen säätiöiden ja yhdistysten taholta on noussut kysymyksiä ja huolta siitä että esimerkiksi nämä business finlandin ja finnveran tuet eivät ulotu heihin sielläkin on kuitenkin paljon sellaisia toimijoita jotka joutuvat nyt tekemään lomautuksia ja irtisanomisia pahimmillaan pahimmillaan järjestöt joutuvat konkursseihin eli millä tavalla hallitus varmistaa että nämä erilaiset tukitoimet voisivat koskea myös säätiöitä yhdistyksiä ja ja järjestöomisteisia sitten kolmas asia nyt kun monella tavoin suomea laitetaan kiinni ja ravintoloita ollaan ollaan sulkemassa niin juuri äsken sain eräältä erikoistavaraliikkeen omistajalta joka toimii ostoskeskuksessa viestin että miksi ei nyt kiireesti lähdetä ostoskeskuksia sulkemaan koska siinä pinteessä ovat myös esimerkiksi nämä erikoistavaraliikkeet he joutuvat pakostakin pitämään liikkeitä auki ja kauppa ei tosiasiallisesti käy sitten tietysti on se ongelma että edelleen ihmisiä saattaa parveilla siellä ostoskeskuksissa turhaan ja ja tartuntariskiä kasvattamassa eli onko hallituksella aikomuksia rajata tätä kaupankäyntiä välttämättömiin ruokaostoksiin ja ja päivittäistavaramyyntiin sitten vielä neljäs asia täällä edustaja holopainen käytti erittäin hyvän puheenvuoron ja haluan myös kysyä sitä onko hallituksella tarkoitus vaihtaa strategiaansa tämän epidemiaviruksen torjunnassa torjunnassa tästä jarruttamispolitiikasta tukahduttamiseen mielestäni

nyt täytyisi nostaa kädet ylös ja antautua tämän viruksen edessä vaan juuri tällä massiivisella testaamisella ja tartuntojen jäljittämisellä ja myös altistuneiden karanteenitoimilla pystyisimme hillitsemään tätä epidemiaa ja tukahduttamaan sen näin varsinkin muualla kuin uudellamaalla varsinkin niissä maakunnissa joissa on vasta muutamia tapauksia pystyttäisiin nopeasti tähän vaikuttamaan kysyn nyt ministeri haataiselta onko teidän tarkoitus muuttaa strategiaa niin kuin ja myös saksa
arvoisa puhemies yhden eduskuntakauden perustuslakivaliokunnassa istuneena tunnen suurta tyydytystä siitä että perustuslakivaliokunta on edelleen voimissaan ja tässä poikkeustilanteessakin näissä poikkeusoloissa on pitänyt välttämättömänä että ravintolayrittäjät saavat kohtuullisen korvauksen siitä ravintolansa asiakkailta selvää on tietysti että hyvin monet muutkin yrittäjät kärsivät menetyksiä eivätkä saa korvauksia jos hiukan kärjistää niin voi jopa sanoa niin että ravintolayrittäjät ovat jopa paremmassa asemassa suhteessa esimerkiksi majoitusalan yrittäjiin joiden toimintaa ei kielletä joilla on samanlainen asiakaskato ja jotka eivät saa edes kohtuullista korvausta

tilanne on hyvin problemaattinen on paljon sellaisia majoitusalan yrittäjiä joilla ei ole ravitsemistoimintaa ja heillä on varmasti ollut ihan yhtä pitkä ja kutakuinkin yhtä vahva tämä asiakaskato näissä korvauskysymyksissä ollaan erittäin problemaattisella alueella silloin kun ollaan poikkeusoloissa ei voi toivoa muuta kuin viisautta näissä asioissa

taas tämä keskustelu hieman etääntyy tästä varsinaisesta otsikosta vaikka liittyykin asiaan koetetaan pitäytyä tässä

tosiaan ravintolayrittäjien kannalta hyvin keskeinen kysymys on kuinka kauan tällä suomen strategialla ovet ovat kiinni kuten edustaja kettunen tässä mainitsi olisiko sellainenkin relevanttia että suljettaisiin joku muu maakunta jossa epidemia ei kenties ole päässyt etenemään tai on edennyt siten että se voidaan nopeasti tukahduttaa

tämmöiset pohdinnat ovat kyllä ihan relevantteja sitten uudenmaan osalta kuten edustaja räsänen totesi tilanne on vähän eri mutta ei missään nimessä pitäisi lyödä hanskoja tiskiin jos täällä haluttaisiin päästä sellaisen lockdown rajoittamisen kautta epidemian tukahduttamiseen niin mahdollisesti se keino olisi niin että täällä olisi sitten vielä tiukempi sulku ehkä päiväkodit ja koulut eivät olisi ollenkaan auki kahden viikon ajan oltaisiin hyvin tiiviisti kotona niin kuin monessa muussa euroopan maassa ja sen jälkeen pystyttäisiin palaamaan tämän epidemian jäljittämiseen nämä kaikki vaihtoehdot täytyy käydä läpi huolella ja nopeasti jos tähän päästäisiin tämä olisi todennäköisesti taloudellisesti ja inhimillisesti parempi ratkaisu toivon pikaisia

arvoisa puhemies ehkä näin lopuksi tähän itse asiaan ja koko tähän eduskunnan menneeseen viikkoon ensinnäkin haluan

on esitetty ripeästä toiminnasta ja siitä että näitä esityksiä on tuotu etupainotteisesti mutta aivan erityisesti haluan huomioida sen että eduskunta on pystynyt toimimaan ja viemään näitä päätöksiä päätöksiä eteenpäin aivan poikkeuksellisen ripeästi tämä on ollut aivan poikkeuksellinen viikko jos me katsomme minkälaisia asioita meillä on pöydällä ja valmiuslain liikkumisrajoitus on käsitelty kahteen kertaan toisen kerran eilen muutamassa tunnissa viety täällä läpi ravintolatoimintaa koskeva koskeva laki työvelvoitteeseen liittyvät asetukset täytyy sanoa että eduskunta on osoittanut sen että täällä kyllä toimintakykyä löytyy toisaalta turvata parlamentarismin perustuslain reunaehdot mutta toisaalta mennä ripeästi eteenpäin kyllä tästä kiitos kuuluu myös kaikille puolueille ja aivan erityisesti oppositiolle koska kyllä kuka tahansa täällä olisi saanut nämä asiat jumiin jos niin olisi halunnut mutta minä uskon että tämä lähettää viestin koko kansakunnalle että nyt täällä yhteisesti tehdään kaikki se mitä voidaan ja sitten vielä tähän itse asiaan erittäin kovasti ravintolayrittäjiin ja myös työntekijöihin jotka ovat ennestään pienipalkkaisia se tarkoittaa että siellä on pienet puskurit kohdata tämä tilanne sen takia on aivan äärimmäisen tärkeätä että me emme nyt jätä heitä yksin emme yrittäjiä emmekä työntekijöitä vaan teemme kaikkemme että autamme heitä tästä tästä yli tämä on tärkeä viesti arvoisa puhemies huomasin että että pormestari vapaavuori aamulla ylen haastattelussa totesi että helsingissä on vielä ollut ravintoloita jotka jotka ovat auki on tietysti erittäin valitettavaa että on tahoja jotka eivät ole tätä kuulleet se tuo epäreilua kilpailuetua ja myös luo riskin nyt hallitus valmistelee kiireen vilkkaa tätä asetusta että tämä laki saataisiin voimaan mutta pitäisin tärkeänä että hallitus seuraa tätä tilannetta ja kysyisinkin ministeriltä ministeriltä kun sellainenkin mahdollisuus että jos tämä toiminta jatkuu niin tietenkin tartuntatautilain viidennenkymmenennenkahdeksannen pykälän nojalla aveilla on mahdollisuus tarvittaessa puuttua siellä missä tartuntatautitilanne on on kova toivoisin että että tämä työkalu pidetään pakissa mutta nyt tärkeintä on saada tämä laki voimaan mahdollisimman nopeasti
arvoisa herra puhemies kiitän eduskuntaa näistä näistä rakentavista hyvistä puheenvuoroista tässä tuli paljon ajatuksia vielä tänne jatkotyöhön en käy niitä nyt kertaamaan vaan keskityn tähän tähän ravintoloita koskevaan lainsäädäntöön jonka yhteydessä nostettiin huoli myös työntekijöistä joista kannan myös suurta huolta ravintola ala on pienipalkkaista ja erityistä huolta on kannettu siitä että lomautusten ja ja työttömyyden kohdatessa nämä maksatusjärjestelmät kunnolla stm vastaa siitä ja tekee sen kanssa töitä stm on valmistelemassa kiireen vilkkaa lakimuutoksia siellä on myös lomautetulle tulossa tukea sillä tavalla että lomautettu saa työttömyysturvan ilman omavastuuaikaa nythän tämä omavastuu on viisi päivää eli jatkossa tulisi sitten ensimmäisestä päivästä alkaen tuo työttömyysturva samoin myös vähän työkokemusta kerryttäneet pääsevät työttömyysturvaan kun työssäoloehto lyhenee nyt kolmeentoista viikkoon siellä on paljon nuoria ihmisiä joilla ei siihen työssäoloehtoon ole riittävästi aikaa nythän se on kaksikymmentäkuusi viikkoa eli se muuttuisi kolmeentoista viikkoon ja nyt on sitten myös tulossa takaisinottovelvollisuus työnantajalle eli se sitten nousee yhdeksään kuukauteen eli sinä aikana pitää ottaa takaisin jos tämä menee ja toivon mukaan menee muutamassa kuukaudessa ohi sitten täytyy ottaa takaisin mikä on myös työntekijän tueksi sitten taas nuoria on paljon täällä edustaja heinäluoma nosti esiin nuoret on paljon opiskelijoita täällä työssä on ammattikorkeakouluopiskelijoita noin kahdeksankymmentäkolmetuhatta ja yliopisto opiskelijoita vastaava määrä on iso iso määrä opiskelijoita jotka opiskelevat ja ovat olleet töissä ja nyt sitten on tulossa uudistus jonka mukaan jos on lomautettu kuudestoista kolmatta tai sen jälkeen opiskelu ei vaikuta enää lomautetun työttömyysturvaan minä päivänä minä nyt eilen tai toissa päivänä tätä esittelin täällä menevät jo vuorokaudet sekaisin eli käytännössä lomautuksen aikana saa jatkaa opiskelua menettämättä työttömyysturvaa tämä on iso iso asia nyt sitten sitten niille jotka ovat tähän toimeentulonsa rakentaneet yksinyrittäjille on nyt valmisteltu tukimalli josta siis se tuki tullaan hakemaan kuntien kautta eli kunnat jakavat sen rahoitus tähän on otettu elyn elyn kautta suunnattavasta rahoitusosuudesta eli sata miljoonaa euroa tähän valtion kautta jaetaan valtio osoittaa sen kuntien kautta ja se jakaminen tapahtuu kuntien kautta tämä on nyt sitten yhteistyössä kuntaliiton kanssa ja kuntien kanssa sovittu sitten vielä kun on varmasti epätietoisuutta siitä mihin näitä tukia voi käyttää esimerkiksi business finlandin ja ely keskusten avustuksia siellä on oma järjestelmänsä ollut normaalioloihin mutta nyt sitä on muokattu joustavoitettu niin että sitä voi myös käyttää osin palkkakustannusten korvaamiseen eli me luomme tämmöisiä apparaatteja joilla voidaan sitten palkkakustannuksiin niihin kiinteisiin menoihin

eduskuntahan on jo hyväksynyt tämän tämän lain jonka esittelin eli siinä lomautetut saavat nyt sitten nykyistä helpommin lausunnon siitä että ovat oikeutettuja työttömyysturvaan eli käytännössä siis te toimistot eivät tule jatkossa enää selvittelemään niitä edellytyksiä vaan kun ilmoittautuu niin se se menee sitten sieltä nopeasti ilman selvityksiä eteenpäin eli eli tieto lomautuksesta riittää ei selvitetä työnteon edellytyksiä se tulee nopeuttamaan tätä prosessia myös myös varmastikin sitten täällä kysyttiin mikä on nyt tämän lain aikaikkuna tämä on nyt tällä tällä aikaikkunalla tulossa mutta tietenkin me seuraamme tätä tilannetta koko ajan ja siinä me olemme thln tiedon varassa valtakunnallisten tietojen varassa hallitus myös koko ajan saa informaatiota ja tehdään koko ajan seurantaa ja analyysiä siitä miten muissa maissa tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet mikä on valittu hallitus päättää yhtenäisesti se ei ole työministerin päätöksenteossa mutta tietenkin kokonaisuudessaan hallitus perustaa käsityksensä siihen miten terveysviranomaiset epidemiologit ja thl muodostavat stmn johdolla meille pohjan tälle tälle strategialle testauksista ei kuulu minun alaani mutta täällä ministeri kiuruhan on kertonut että testauksia on nyt voimakkaasti lisätty se on sosiaali ja terveysministeriön tehtäväkenttää ja sitä kautta myös seurataan tietenkin tietenkin sitä miten tämä epidemia eteenpäin menee mutta näillä sanoilla kiitoksia eduskunnalle hyvästä hyvästä ja nopeasta

kiitos vielä täällä paikalla täällä on kuulemma keskusteltu eilenkin hyvin pitkään asioista kun en ollut paikalla niin haluan muutaman kysymyksen esittää vielä ensimmäinen huoli koskee sitä kun työnantajat tällä hetkellä ohjeistavat työntekijöitä tullako töihin vai eikö tulla esimerkiksi k kauppiaitten liitto on lähettänyt kaikille k kaupan työntekijöille tällaiset ohjeet joissa on erilaisia esimerkkejä siitä miksi ei tulla töihin tai tullaan ja täällä on yksi tämmöinenkin esimerkki että jos työntekijä on altistunut koronaan ja kysymys on siitä tuleeko hän töihin niin ohjeena on että kyllä jos hän on oireeton ja jos hän on sairas hän ei tule töihin selkeitä ohjeita on ja nämä kauppiaat eivät itse nytten tätä varovaisuusperiaatetta noudata vaikka he ovat niin merkittävässä asemassa kuin ruokahuollon puolella jakamassa ruokaa asiakkaille niin silti ohjataan työntekijä töihin jos on altistunut koronavirukselle ja esimerkiksi jos perheenjäsenet ovat karanteenissa kotona niin siitäkin huolimatta näiden ohjeiden mukaan neuvotaan tulemaan töihin jos itse ei ole oireinen tämä on aivan käsittämätöntä että tällaista vastuuttomuutta harrastetaan joissain kauppaliikkeissä kysyn ministereiltä millä tavalla voitte tähän asiaan puuttua ja toinen tärkeä asia on se kun yrittäjät ovat tällä hetkellä esimerkiksi asiakkaina kauppakeskuksessa jossa on liiketila huolissaan siitä että ei ole määrätty kauppakeskuksia kiinni ja muita tämmöisiä liikuntapaikkoja tai leikkipuistoja jotka ovat usein eläkeyhtiöitten omistamissa kiinteistöissä vuokralaisina ja he eivät saa vuokraa poikki useat heistä pitävät sitä liiketoimintaa käynnissä edelleenkin tästä on tullut useita soittoja itse kullekin ja kysyn hallitukselta missä vaiheessa te määräätte suljettavaksi myös nämä muut toimipaikat joissa selkeästi ihmiset voivat altistua tälle virukselle tämä ei ole pelkästään tämän oman altistuksen takia vaan myös niitten yrittäjien oikeusturvan kannalta välttämätöntä koska silloin heidän vuokranmaksunsa vastuu päättyy tähän vastausta en ole saanut olen tätä kysynyt nytten jo puolitoista viikkoa ja toivon ministereiltä jos voisitte vähän avata sitä millainen suunnitelma tässä on teillä edetä tämän asian suhteen